Arvoisa puhemies, korttimaksumarkkinoilla on Euroopassa valtavasti säästö ja laajentumispotentiaalia, mobiili ja Internet maksuista puhumattakaan. Tuen komission näkemystä siitä, että erilaisia maksutapoja on edistettävä, tehtävä turvallisemmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Keskityn oma aloitemietinnössäni ennen kaikkea korttimaksuihin, koska mielestäni mobiili ja Internet maksumarkkinoita ei ole järkevää säännellä tarpeettoman tiukasti tässä vaiheessa, kun markkinat vasta kehittyvät ja etsivät muotoaan, emmekä pysty ennustamaan, millaisia maksuinnovaatioita markkinat kehittävät seuraavien kuukausien ja vuosien aikana. Kortti Internet ja mobiilimaksujen luotettavuus ja kustannustehokkuus on myös ehdottoman välttämätöntä eurooppalaisen verkkokaupan kasvattamisessa sekä mm. digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnassa. Maksujen turvallisuuteen liittyviä seikkoja ei pidä ohittaa, joskaan mielestäni meidän ei tule myöskään ylikorostaa turvallisuutta käyttäjäystävällisyyden kustannuksella, koska muuten käyttäjiä ei maksujärjestelmille tietenkään ilmaannu. Samoin pitää muistaa, että myöskään käteisen käyttö ei ole täysin turvallista. Yksi keskeinen puheenaihe mietinnön valmistelussa on ollut myös maksukorttien käyttämisen kustannukset. Kun komissio hahmottelee seuraavia askelia maksumarkkinoiden kehityksessä, toivoisin sen monipuolisuuden nimissä huomioivan myös käteisen sekä shekkien käytöstä aiheutuvat kustannukset. Eniten keskustelua mietinnön valmistelemisessa ovat herättäneet monenväliset toimituspalkkiot eli Multilater Interchange Fees, so called MIFs MIFit ovat joissain tapauksissa liian korkeita suhteessa niillä katettaviin kustannuksiin, ja ne voivat toisinaan toimia kilpailua haittaavina tekijöinä. Toisaalta tällä hetkellä ei ole olemassa vaihtoehtoista rahoitusmallia korttimaksujärjestelmälle, ja sen vuoksi emme mielestäni voi kieltää tätä olemassa olevaa liiketoimintamallia. Olisi ehdottoman tärkeää saada komissiolta perusteellinen vaikutustenarvio, ennen kuin ehdotamme toimia MIFien suhteen, olisi ehdottamamme toimi sitten MIFien rajoittaminen, asteittainen laskeminen lähelle nollatasoa tai kokonaan kieltäminen. Jos päättäisimme pyytää MIFien kieltämistä, on vaarana, että korttijärjestelmän ylläpitämiskustannukset siirtyvät suoraan kortin omistajan, siis kuluttajan, maksettaviksi, jolloin maksukorttien käyttö saattaisi itse asiassa vähentyä, mikä on täysin komission alkuperäisen ehdotuksen vastaista. Toivon, että myös yhä enemmän muut toimijat pankkien lisäksi saisivat jalansijaa maksumarkkinoilla. En kuitenkaan kannata kolmansien osapuolten pääsyä asiakkaiden pankkitietoihin ennen kuin järjestelmän turvallisuus ja toimivuus voidaan täysin taata. Lopuksi, kun tavoitellaan yhteisiä teknisiä standardeja, olisi lähtökohtana oltava, että standardoinnin on poistettava esteitä, ei aiheutettava niitä lisää eikä hankaluuksia markkinoiden toimijoille. Tämä mietintö onkin luonnollinen jatke SEPA projektille rajat ylittävien korttimaksujen tulisi olla yhtä helppoja kuin tilisiirtojen SEPA alueen sisällä.